Haluaisin sanoa, että meidän Kiinan kanssa käymämme ihmisoikeusdialogi on eräänlaisessa kriisissä, johon meidän täytyy löytää ratkaisuja. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämän vahvistuvan maailmanpolitiikan pelaajan pääministeri on aivan hiljattain todennut, että taloudelliset saavutukset saattavat Kiinassa valua hukkaan, jos ei tehdä poliittisia reformeja. Hän meni niinkin pitkälle, että hän sanoi, että kansalaisilla pitäisi olla oikeus saada tietoa, heillä pitäisi olla oikeus osallistua päätöksentekoon, heillä pitää olla oikeus tulla kuulluiksi ja kansalaisilla pitää myös olla mahdollisuus valvoa hallitusvaltaa.

Kun me aina kuulemme Kiinan edustajilta, että Kiinassa toimitaan enemmistön tarpeiden mukaisesti, meidän on pystyttävä osoittamaan, että ne rohkeat yksilöt, joista aika moni tällä hetkellä on myös vangittu mielipiteidensä takia, itse asiassa puolustavat kansan enemmistöä, kun he tuovat esiin väärinkäytöksiä maitoskandaali, huonosti rakennetut koulut

Tällä tavalla me ehkä voisimme saada aikaiseksi uuden ihmisoikeusdialogin Kiinan kanssa. Me voimme myös tunnustaa, että Kiinan oikeuslaitoksessa on tapahtunut myönteisiä uudistuksia, kidutus yhä enemmän tuomitaan, ja tällä tavalla me voisimme päästä käsiksi tähän vakavaan ongelmaan. On myös todettava, että aivan hiljattain Kiinassa on vähennetty kuolemantuomioon johtavien rikosnimikkeiden määrää.